Arvoisa puhemies, Azerbaidžan on itse sitoutunut useiden eurooppalaisten ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten noudattamiseen. Lisäksi sen on tarkoitus ottaa Euroopan neuvoston kiertävä puheenjohtajuus vuonna 2014. Oppositiojohtaja Ilgar Mammadovin pidätys vahvistaa kuitenkin huolta opposition edustajien ja aktivistien asemasta. Azerbaidžanin presidentinvaalit järjestetään lokakuussa, ja useat viimeaikaiset pidätykset vaikuttavat poliittisilta. Vetoammekin Azerbaidžanin viranomaisiin Mammadovin vapauttamiseksi ja reilun oikeudenkäynnin aloittamiseksi. Lisäksi, kuten aikaisempienkin Azerbaidžania koskevien päätöslauselmien yhteydessä, on edelleen tarpeen peräänkuuluttaa median vapautta. Toimittajien, aktivistien ja opposition edustajien häirintä, ahdistelu ja pidätykset ovat vastoin perusoikeuksia. Siksi toivonkin tässä toimenpiteitä Euroopan ulkosuhdehallinnolta, jotta se jatkaisi maan ihmisoikeustilanteen tarkkaa seuraamista vaalien alla.